Niiden tehtävänä on valvoa, että alukset, jotka merillä liikennöivät, ovat asianmukaisessa kunnossa ja siellä myöskin noudatetaan asianmukaisia sääntöjä, eli näitä perusnormeja, mitä meriliikenteeseen on säädetty.

Tässä on myöskin Euroopan unionin meriturvallisuusvirastolla tärkeä rooli huolehtia osaltaan siitä, että laivaliikenne on asianmukaista.